Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sanotaan, että politiikka on peliä, joskus jopa uhkapeliä, mutta rahapelitoiminta ei todellakaan ole mitä tahansa liiketoimintaa tai palveluntarjontaa. Siihen liittyy todella suuri määrä sosiaalisia haittoja, jotka vetävät puoleensa rikollista toimintaa. Peliriippuvuus ajaa yksilön liian usein ja liian helposti taloudelliseen ahdinkoon ja seurauksena on myös todella vakavia mielenterveysongelmia.

Jos tämä suhdeluku pätee EUn tasolla, tarkoittaisi se sitä, että Euroopassa olisi jo nyt yli 35 miljoonaa peliriippuvaista, ja tämä lukuhan on valtava. Sen tähden mielestäni jäsenvaltioilla tulee olla jatkossakin oikeus itse päättää, miten ne järjestävät rahapelitoiminnan mahdollisten henkisten ja taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi. Me tarvitsemme tiukat pelisäännöt, markkinoiden sääntelyä ja julkisen tahon valvontaa. Korostan vielä, että meidän tulisi ottaa huomioon erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojelu sekä peliriippuvuuden ja pakonomaisen käyttäytymisen vaarat ja todella taistella sitä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, joka tästä pyrkii hyötymään.